päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja kantola

että hallituksen esitykseen sisältyvä yhtiöittämisvelvoite päinvastoin vaarantaa kansalaisten yhdenvertaisuuden riittävien palvelujen saamisessa

yhtiöittämisvelvoite on poistettava lakiesityksestä kysyn mistä tämä yhtiöittämisvelvoite tuli lakiesitykseen hallituksen esityksen perusteluissa viitataan siihen että se perustuu poliittiseen harkintaan mikä oli tämä poliittinen tavoite joka perustuslakivaliokunnan mukaan vaaransi kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen

arvoisa herra puhemies sote uudistuksen tavoitteena todellakin on turvata ja varmistaa kansalaisten yhdenvertaiset palvelut koko suomessa ja sen lisäksi luoda luoda kestävyysvajeeseen lääkkeitä näistä lähtökohdista uudistusta on tehty ja tehdään ja se viedään läpi valinnanvapaus joka on osa tätä kokonaisuutta on nimenomaan tarkoitettu ihmisille jotta pääsee sujuvasti palveluun jotta voi vaikuttaa jotta voi valita sen palveluntarjoajan josta hakee tämän palvelun se että päädyttiin ottamaan työvälineeksi valinnanvapauden toteuttamiseen tuli kilpailuviranomaisten asiantuntijoiden vaateesta ja näkemyksestä sen lisäksi tässä valmistelussa on käytetty runsaasti lainsäädännön ammattilaisia ja silloin päädyttiin tähän näkemykseen nyt perustuslakivaliokunta totesi että se ei ole perustuslain mukainen ja silloin meidän tehtävämme on löytää valinnanvapauden toteuttamiselle muu tapa mutta valinnanvapaus voi hyvin ja toteutuu
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan että hallituksen ehdottamaa uudistusta ei ole mahdollista hallitusti toteuttaa suunnitellussa aikataulussa niin että kansalaisten perusoikeudet eivät vaarantuisi siksi tuntuu käsittämättömältä että perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuuden yhä jatkuessa hallitus tiedotti että se tulee toteuttamaan sote uudistuksen ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista ja että valinnanvapaus kuuluu tähän kokonaisuuteen toisaalta kuitenkin alivaltiosihteeri pöysti totesi tuoreeltaan että uusi esitys valinnanvapauslaiksi voisi olla valmis aikaisintaan marraskuussa arvoisa pääministerin sijainen kun perustuslakivaliokunta selvästi toteaa että suunniteltu aikataulu vaarantaa vakavasti kansalaisten oikeuden riittäviin palveluihin mihin perustuu hallituksen aikataulun pitäminen ennallaan eikö nyt ole välttämätöntä muuttaa aikataulua ja tärkeä kokonaisuus huolella niin että se todella täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset myös valtiosäännön kannalta
ministeri rehula arvoisa herra
puhemies edustaja kantolalla on ollut viikkoja aikaa olla mukana perustuslakivaliokunnan työssä ja se on erinomainen asia että perustuslakivaliokunta on saanut oman massiivisen tehtävänsä tehtyä tänään tässä ja nyt arvioinut hallituksen esityksen kokonaisuuden koska meillä on hallituksen piirissä ollut aikaa arvioida noin neljä tuntia sitä teidän työtänne niin tänään tässä ja nyt on yksityiskohtaisen jatkovalmistelun täsmällisen aikataulun kertominen täysin mahdotonta mutta se mikä on mahdollista on se että me tavoittelemme päivää jota on tavoiteltu hallituksen ensimmäisestä päivästä lukien ja se päivä on ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista perustuslakivaliokuntakin toteaa että tällä muutoksella jota ollaan tekemässä kansalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi alkaa olla kiire ja yksi osa sitä että päästään yhdenvertaisiin sote palveluihin on se että tehdään huolellista asiantuntemukseen perustuvaa työtä ja pidetään tuosta päivästä ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista kiinni

herra puhemies uutisten mukaan tämä kyselytunti on arvoisa ministeri rehula teidän viimeinen ministerinä kiitän siitä kestävyydestä mitä olette osoittanut hallituksen kaikkien kriisien keskellä tämän sote uudistuksen ympärillä yksi keskeinen asiahan tässä on ollut se että että hallitus on valinnut tähän tämän markkinamallin että että palvelut viedään markkinoille ja yhtiöihin nyt se on perustuslakivaliokunnassa ja selkeästi sille on asetettu stoppi arvoisa ministeri kysyn nyt millä tavalla tulette turvaamaan tässä jatkossa sen että valinnanvapautta hallitusti edistetään mutta tätä kaikille tärkeää yhdenvertaisuuden periaatetta ei romuteta kuten tämä aikaisempi esitys olisi tehnyt

tässäkin salissa on edustajia jotka ovat tyytyväisiä siitä että kymmenes seitsemättä on päivä jolloin ministeri vaihtuu se on on asia joka ei vaikuta sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen eteenpäinvientiin toisekseen perustuslakivaliokunta on lausunnossaan arvioinut niin sote järjestämislain maakuntalain kuin valinnanvapauslainsäädännön kokonaisuuden ei perustuslakivaliokunnan lausunnosta löydy kohtaa jossa kerrottaisiin että valinnanvapauslainsäädäntö olisi ongelmallinen perustuslain kannalta perustuslakivaliokunnan lausunnon luettuani henkilökohtainen budjetti asiakassetelit hammashuollon valinnanvapauden piiriin saattaminen sote keskuskin eivät ne ole perustuslain näkökulmasta ongelmallisia se missä tulee ongelma minkä perustuslakivaliokunta on ponteenkin vienyt on toimeenpanon aikataulu ja tämä toimeenpanon aikataulu on nyt se jonka jonka osalta me tulemme antamaan hallituksena täydentävän esityksen kun se esitys on valmis

arvoisa puhemies nämä hallituksen sote esityksen ongelmat eivät ole vain perustuslaillisia siinä ministeri on oikeassa isot riskit liittyvät myöskin kustannusten nousuun josta monet asiantuntijat varoittavat eli mikäli nämä kustannusriskit toteutuvat on hyvin mahdollista että esimerkiksi pienituloisten asiakasmaksut nousevat mutta sen lisäksi perustuslakivaliokunta on tänään lausunut tämän valinnanvapausjärjestelmän perustuslaillisista ongelmista se ei koske ainoastaan pakkoyhtiöittämistä vaan tosiaankin myös tätä aikataulua ja jäin nyt kyllä ihmettelemään ministeri rehulan vastausta tähän liittyen kun perustuslakivaliokunta hyvin selvästi on sanonut ja varoittanut siitä että tämä liian kireä aikataulu saattaa kriisiyttää koko suomalaisen sosiaali ja terveydenhuollon ja on linjannut että jos valinnanvapausjärjestelmä otetaan käyttöön se pitää ottaa porrastetusti ja samana päivänä hallitus lähettää tiedotteen jossa linjataan että alkuperäisestä aikataulusta pidetään kiinni ja tämä uudistus tehdään kerralla mikä tämä hallituksen aikataulu nyt on ministeri rehulan vastauksen perusteella jäi sellainen vaikutelma että tämän päivän tiedotteessa on ollut jonkunlainen virhe

arvoisa herra puhemies ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista on päivä jolloin tässä maassa on eduskunnan hyväksymä laki jossa on kokonaisuus sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä maakuntahallinnosta monesta muusta maakuntahallintoon sosiaali ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvästä asiasta ja valinnanvapauslainsäädäntö se on se tähtäin johon ollaan matkalla sen on hallitus tänään kertonut ääneen en ole ehtinyt perehtymään eikä valmisteluorganisaatiokaan ole ehtinyt perehtymään siihen mitä ihan yksityiskohtaisesti esimerkiksi tämän toimeenpanon osalta ja toimeenpanon aikataulun osalta perustuslakivaliokunta on todennut sen se on todennut että tämä toimeenpanon aikataulu on perustuslain kannalta ongelmallinen se on säätämisjärjestyksen takana mutta meidän valmistelussamme tässä kohdassa me luemme kiitos siitä lausunnosta se antaa ne askelmerkit aivan niin kuin valiokunnan tiedotustilaisuudessa sanottiin ja kerrottiin jatkovalmistelulle ja se jatkotyö alkaa

herra puhemies viime eduskuntakaudella kaikki kahdeksan eduskuntapuoluetta yhdessä valmistelivat sote uudistusta löydettiin yhteinen ratkaisu joka ei kuitenkaan mennyt perustuslakivaliokunnassa sellaisenaan läpi ensimmäinen neljättä noin reilu kaksi viikkoa ennen eduskuntavaaleja pääministerin virkahuoneessa kokoontuivat eduskuntapuolueet paikalla olivat muun muassa puheenjohtajat sipilä soini silloin kaikki kahdeksan eduskuntapuoluetta yhdessä sopivat että riippumatta vaalituloksesta yhdessä tulemme jatkamaan sote uudistusta yhdessä valmistelua siltä pohjalta mikä ratkaisu oli viime kaudella löytynyt kolme puo luetta jotka muodostivat hallituksen pettivät tämän aprillipäivä näin jälkikäteen sen huomaa lupauksensa nyt kysymykseni kuuluukin tässä tilanteessa kun olette ajaneet sote uudistuksen kanssa päin seinää olisiko syytä lunastaa tämä lupaus ottaa kaikki puolueet mukaan valmistelemaan sellainen sote uudistus joka ei kaadu

yritettiin viimeiseen päivään ja viimeiseen minuuttiin asti löytää siihen ratkaisut jotta olisi päästy siltä pohjalta eteenpäin tuo työ arvoisa edustaja arhinmäki on ollut tämän työn pohjana perustuslakivaliokunnan lausunto maaliskuulta kaksituhattaviisitoista on antanut osviitat sille työlle jossa ollaan nyt seuraavalla rastilla tänään tässä ja nyt meillä on esitys siitä mitä muutoksia pitää tehdä jotta voimme hyväksyä eduskunnassa tämän lain

haluan nyt todeta vain sen ettei tämä sote uudistus ole törmännyt mihinkään seinään ei ole törmännyt mihinkään seinään tänään perustuslakivaliokunta lausunnossaan tyrmää tämän yhtiöittämismallin ja se on ainoastaan väline se on väline jolla valinnanvapaus oli tarkoitus järjestää mutta siihen etsitään korvaava väline joka on perustuslain mukainen mutta itse koko tämä uudistus maakuntauudistus sote uudistus siihen liittyvä järjestämislaki ja valinnanvapauslainsäädäntö ei ole törmännyt mihinkään seinään eteenpäin ja kaikki tulevat hallituksen tavoitteiden mukaisesti voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista tämä on hallituksen tavoite ja siitä pidetään kiinni aikatauluhaasteita syksyyn tulee koska tämä vaatii nyt hallitukselta täydentävän esityksen valinnanvapauslainsäädännöstä ja koska nämä ovat yksi paketti aikatauluhaasteita tulee mutta sen kimppuun me käymme tästä päivästä ja varsinkin maanantaista lähtien
arvoisat edustajat kolmella eduskuntaryhmällä on tällä kyselytunnilla sama kysymys ensimmäisenä kysymyksenä sdpn vasemmistoliiton ja kdn ryhmällä kaikilla kolmella siitä syystä ensimmäiset puheenvuorot myönnän juuri näiden ryhmien edustajille

arvoisa puhemies tänään on todettava että valitettavasti on monta arvokasta kuukautta hukattu kun hallitus on tiukasti pitänyt kiinni tästä poliittisesta paketista johon on kuulunut sekä maakuntahallinto että sitten tämä yhtiöittämispakko vaikka hyvin on ollut tiedossa se että yhtiöille ei voi siirtää julkisen vallan käyttöä ja ja viranomaistehtäviä olen itsekin ollut tuossa parlamentaarisessa seurantaryhmässä ja nämä ongelmat ovat kyllä olleet tiedossa jotka nyt perustuslakivaliokunta ansiokkaasti on

itselleni tässä tilanteessa tulee erityisen suuri huoli tästä aikataulukysymyksestä joka vaikuttaa varsin hämärältä tällä hetkellä siellä hallituksen päässä kysynkin teiltä eikö nyt olisi järkevää ihan näitten kustannusten kustannusten vuoksi ja ja ajatellen myös näitä meidän ict ongelmiamme että valinnanvapaus toteutettaisiin niin että saataisiin tämä integraatio perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sen saman hallinnon alaisuudessa ja sitten käytettäisiin palveluseteleitä

herra puhemies aikataulupaine on hallituksen piiristä kerrotaan jatkoaskelmerkit heti on ensinnäkin arvioitu nämä perustuslain pykälien takana olevat asiat selkeät tapaukset no sitten perustuslakivaliokunnan lausunnossa on muitakin kohtia jotka pitää nyt käydä huolella läpi jotta pystytään tekemään näiltä osin se kokonaisarvio mitä kaikkea täydentävän esityksen pitää pitää sisällään

lakia kuin lakia käsitellessään perustuslakivaliokunnalla on huomioita asioihin sisältöihin säätämisjärjestyksenkin takana olevissa asioissa en pidä tätä ollenkaan poikkeuksellisena vaan pikemminkin tavanomaisena no sitten himppu malttia nyt siinä mitä tapahtuu jatkossa integraatiolle ja millä tavalla muutos tämän yhtiöittämisen osalta tehdään

päästään sitten kertomaan ihan oikeasti ja kerralla se meidän etenemistiemme on

arvoisa puhemies alivaltiosihteeri pöysti totesi haastattelussa että marraskuulle menee jos halutaan oikealla tavalla tämä valmistella hän totesi että siellä on paljon säännöksiä nyt jotka muuttuvat tämän pakkoyhtiöittämisen poistumisen myötä jotka täytyy käydä nyt tarkalleen läpi ja muuttaa sitten sitten valinnanvapauslainsäädännön sisältöä minä pidän selvänä että näin ison muutoksen jälkeen tarvitaan myös lausuntokierros syksyllä joka sitten varmasti johtaa tuohon marraskuuhun

alivaltiosihteeri pöysti totesi haastattelussaan demokraatille että

maakuntavaalit on mahdollista järjestää vain jos irrotetaan maakuntauudistus ja valinnanvapauslainsäädäntö toisistaan että se johtaa siihen että voidaan maakuntavaalit järjestää nyt kysymykseni kuuluukin mitä hallitus tulee tässä suhteessa tekemään tämä kiinnostaa monia ihmisiä jotka miettivät ehdokkuutta monia ihmisiä jotka miettivät äänestämistä maakuntavaaleissa

arvoisa puhemies kuten täällä on jo todettu ja hallitus on itsekin todennut me pidämme edelleen kiinni tästä tavoitteesta kaksituhattayhdeksäntoista koko uudistus voimaan siihen liittyen tietysti olisi tärkeää ja tavoitteellista ja eteenpäinvievää että pystytään pitämään maakuntavaalit sen mukaisesti mitä täällä eduskunnassa olevassa hallituksen esityksessä maakuntalakiin ja voimaanpanolakiin

täällä on puhuttu aikataulupaineista ja kuitenkin tässä on vuosisadan uudistus kyseessä ja asioiden huolellinen valmistelu on äärettömän tärkeää valiokuntakuulemisessa tuli esille hyvin selkeästi se että eu oikeus ei edellytä yhtiöittämistä ja tämä on poliittinen valinta valiokunnan lausunnossa todetaankin että tämä valinnanvapausmalli olisi saattanut merkitä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen rakenteita koskevan kansallisen päätösvallan olennaista kaventumista ja valiokunta suosittaa että jatkossa konsultoidaan eu viranomaisia että näin ei kävisi kysyisin teiltä aiotteko varmistaa että uudessa valinnanvapausmallissa me emme altista meidän sote palveluitamme laajalle eu oikeudelliselle tulkinnalle joka tarkoittaa pahimmillaan investointisuojan päälle tulemista ja kilpailuoikeudellisia säännöksiä joita ei välttämättä olisi tarve edes ottaa käyttöön miten hallitus varmistaa ettei olla uudestaan näissä ongelmissa
arvoisa herra puhemies tätä muutosta on valmisteltu tässä maassa yli kymmenen vuotta on matkattu tilanteeseen jossa on edelliseltä vaalikaudelta kaksi perustuslakivaliokunnan lausuntoa jotka ovat osaltaan viitoittaneet tätä valmistelua toisekseen tämän vaalikauden

on aina arvio on ollut hyvin avointa tämä valmistelu niiltä osin että sikäli kuin hallitukselta on on asioita tullut julkistettavaksi kerrottavaksi niin niistä on kerrottu edustaja meri luki hallituksen esityksen sitaattia joka on jokseenkin samanlaisena nyt sitten perustuslakivaliokunnan lausunnossa me olemme hyvin avoimesti arvioineet omassa esityksessämme hallituksen piirissä sitä mitä vaikutuksia on on muun muassa arviot siitä mitä riskejä tuo yhtiöittämismallissa ollut tilanne kilpailuoikeudellisesti olisi

punnitsemaan kahta eri

arvoisa herra puhemies jokainen vaalikausi ei voi mennä siihen että kukin hallitus pyrkii vuorollaan tekemään tyhjäksi edellisen vaalikauden työtä vain omia sidosryhmiään kuunnellen muuten ajaudumme yhä uudestaan ja uudestaan samoihin kriiseihin kuten tänään on nähty tässä ei ole enää kysymys eri puolueista tai hallituspohjasta tässä on kysymys koko eduskunnasta ja ihmisten luottamuksesta kykyymme ratkaista isoja haasteita vetoan hallitukseen ja kysyn pääministerin sijaiselta valtiovarainministeri orpolta onko hallitus valmis toteuttamaan sote uudistuksen yhdessä opposition ja asiantuntijoiden kanssa uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin nojaten

hallituksen esityksistä jotka ovat eduskunnan käsittelyssä toisekseen te väitätte täällä että esitys on ajautunut kriisiin perustuslakivaliokunnan lausunnonkin jälkeen ne keskeiset elementit jotka ovat valinnanvapaus sosiaali ja tervey denhuollon järjestämisen tavat ja mallit integroitu toimintatapa valvonta ja niin edelleen ja niin edelleen ovat edelleen voimassa uudistuksen keskeiset sisällölliset tavoitteet ovat edelleen voimassa ei niissä ole sellaisia kohtia jotka edellyttäisivät hallituksen täydentävän esityksen osalta muutoksia ne muutokset mitä edellytetään tehdään täydentävän esityksen osalta se sitten kuka on parempi tai kuka on tehnyt ennen ennen virheitä tai tänä päivänä nämä keskeiset elementit ovat olemassa ovat olleet ja ovat ja aikaisempaan valmistelutyöhön on merkittävällä tässä viime kuukausinakin tukeuduttu

arvoisa puhemies on mielenkiintoista tämä keskustelu kun usein tulee vastaan kommentti siitä että nyt tämä törmäsi perustuslakiin viime kauden lopussa siinä sote ohjausryhmässä ja myöskin perustuslakivaliokunnan jäsen ja sanon että ei se uudistus siihen törmännyt vaan se avasi väylät sille miten eteenpäin mutta aika loppui kesken tuli uudet vaalit ja ei ollut mahdollisuutta täydentävää esitystä tehdä nyt tämä suuri paketti on ollut perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ja lähes kahdeksankymmentä sivua pitkä lausunto on tullut ja nyt kysytään hallitukselta että mitä kaikkea te teette tämän lausunnon perusteella neljä tuntia sitten tämä oli valmis on luonnollista että hallituksen pitää perusteellisesti paneutua ja johtopäätöksiä tehdä mutta kysyn nyt minkälaiset valmiudet on

lähteä näitä uudistuksia valmistelemaan onko osattu tähän varautua ovatko henkiset ja aineelliset resurssit sillä lailla että

arvoisa puhemies tämä uudistushan koskettaa kaiken kaikkiaan kahdeksaa ministeriötä ja

tässä ovat sosiaali ja terveysministeriö ja ja valtiovarainministeriö kuten yleinen tapa tämäntapaisessa uudistuksessa on niin tietysti ministeriöt ovat olleet tiiviissä yhteistyössä myös valiokuntien kanssa ja antaneet jo myös vastineitaan tästä ensimmäisestä isosta paketista joka liittyy maakuntauudistukseen sosiaali ja terveyspalveluitten järjestämislakiin sekä myös näihin rahoituslakeihin eli tämä yhteistyö ja tietoisuus siitä mitä tälle kokonaisuudelle kuuluu myös valinnanvapauden osalta on mahdollistanut ehkä myös tämmöisen

ja terveysvaliokunta ja ja hallintovaliokunta ottavat ministeriön virkamiehiä ja ministereitä vastaan

arvoisa puhemies tässä saa nyt sellaisen vaikutelman että hallitus sanoo että on syytä lähteä siitä että uudistus toteutuu ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista samalla sanotte että ette vielä ole ehtineet paneutua tähän perustuslakivaliokunnan lausuntoon nyt haluaisin tietää oletteko lukeneet sen lausunnon kunnolla ja oletteko valmiita myös ottamaan opiksi siitä mitä tässä lausunnossa nyt esitetään ja oletteko valmiita myös ottamaan opposition mukaan kun lähdetään valmistelemaan sitä valinnanvapauslakia mitä mitä pitää nyt korjata

omalta kohdaltani sanoa että olen lukenut ponnet olen lukenut muutaman viimeisen kappaleen joissa on olennaiset asiat

on sillä lailla mielenkiintoinen ja erikoinen keskustelu että samalla kun osa edustajista vaatii että meillä pitää olla tänään tieto siitä mitkä ovat ne seuraavat askelmerkit ollaan huolissaan siitä kuinka kiire on meillä tavoitepäivä on ollut ja nyt lähdetään työstämään sitä ratkaisua jolla tuohon tavoitepäivään voidaan päästä valinnanvapauslaki toteutuu sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki toteutuu maakuntalaki toteutuu ja kaikki ne muut kymmenet lait jotka täällä eduskunnan käsittelyssä on omalta kohdaltani totean että olen siis lukenut ponnet ja muutaman viimeisen kappaleen joissa on se olennainen mitä perustuslakivaliokunnan lausunnossa

puhemies tämä päivä on askel eteenpäin sote uudistuksessa oli erittäin hyvä että saimme perustuslakivaliokunnan ansiokkaan mietinnön se antaa vahvan tuen sote maakuntauudistukselle valinnanvapaudelle näytetään vihreää valoa sillä edellytyksellä että korjaukset tehdään ja nämä korjaukset on tehtävä huolella se on iso urakka mutta kyllä hallitus sen tekee sosiaali ja terveysvaliokunnassa kun olemme tätä kokonaisuutta käsitelleet selvää on kokonaisuus asiantuntijat eivät ole halunneet antaa lausuntoa ennen kuin valinnanvapauslaki tulee perustuslakivaliokunta katsoi tämän kokonaisuutena ja oli hyvä että arvoisa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja totesi että kokonaisuudesta ei voi repiä yksityiskohtia irti näin pitää eteenpäin mennä mutta kysyn vielä sitten kun hallitus on huolella

tulee edellyttämään sille täydentävälle esitykselle joka eduskunnalle annetaan hallituksen näkökulmasta jotta eduskunnan työlle jää käytettäväksi riittävästi aikaa ja tämän koko kokonaisuuden eteenpäinvieminen on mahdollista totta kai tarvitaan niin huolellinen ja hyvä työ niin perusteellinen valmistelu kuin mahdollista mutta tiedän että aika moni odottaa tällä hetkellä että se täydentävä esitys tulisi ja se laki tulisi nämä askelmerkit pystytään toivon mukaan ensi viikolla kertomaan

puhemies kuten sanottua neljä tuntia sitten oli tiedotustilaisuus perustuslakivaliokunnan lausunnosta ministeri rehula te sanoitte nyt juuri kyselytunnilla että olette lukenut lausunnosta ponnet ja muutaman viimeisen kappaleen siitä huolimatta hallitus antoi tiedotteen kesken perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuuden oliko tässä joku pieni virhe että ette ette ole perehtynyt tähän lausuntoon ennen kuin te tiedotatte ja te tiedotatte että mitään ongelmaa ei ole ja aikataulussa pysytään sote uudistus etenee valinnanvapaus säilyy ja jopa kiinasta käsin pääministeri kommentoi tätä asiaa meille tänne arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta tässä lausunnossaan toivoo että tämä valmistellaan valtioneuvostossa noudattaen hyvän lainvalmistelutavan vaatimuksia arvoisa puhemies ministeri voitteko luvata että otatte opposition tähän uudelleenvalmisteluun nyt mukaan
arvoisa herra puhemies tuli melkoinen tykitys kysymyksiä helpottaa yleensä ministerin vastaamista kun kysymyksiä on paljon yksi olennainen asia jos joku väittää täällä että hallitus on sitä mieltä että perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen te käytitte me sanomme ettei tässä olisi ongelmia jos joku sanoo että me kiistämme sen mitä perustuslakivaliokunta kertoo niin ei puhu kyllä ihan totta mutta pitää mennä eteenpäin ongelmat ovat sitä varten että ne ratkotaan ja pitää muistaa

sote järjestämislaista hallinnon rahoituksen ratkaisuista niiltä osin kuin ne ovat ydintä tässä muutoksessa jota ollaan tekemässä perustuslakivaliokunnan lausunto ei käsittääkseni sisällä sellaisia asioita jotka olisivat niitä ongelmia ongelmia liittyy säätämisjärjestykseen kahdessa kohtaa ja sitten on perustuslakivaliokunnan lausunnossa muutamia asioita joilla on muun muassa vaikutus hallituksen työskentelyyn lähtien siitä että perustuslakivaliokunta edellyttää että se on ihan siellä loppukappaleessa

arvoisa puhemies tämä täydentävä esitys kun valmistellaan niin on aivan selvää että siinä pitää noudattaa hyvän lainvalmistelun periaatteita tämä perustuslakivaliokunnan ja erityisvaliokuntien työ antaa aivan loistavaa lisäpohjaa sille ja uskon että tämä työ voidaan tehdä kaikella mahdollisella tiedolla mitä tästä asiasta nyt on saatavissa tuskin missään asiassa on kuultu niin paljon asiantuntijoita kuin sote uudistuksen ja valinnanvapauden ympäriltä tuskin missään asiassa on käyty niin paljon parlamentaarista keskustelua kuin tässä on käyty mitä parlamentarismiin tulee niin minusta tämä on parlamentarismia parhaimmillaan että perustuslakivaliokunta on on tutustunut esitykseen pistänyt sen yhdeltä osaltaan uuteen valmisteluun käytännössä tehnyt siihen huomioita jotka otetaan jatkovalmistelussa sen jälkeen hallitus tekee täydentävän esityksen ja parlamentti saa taas käsitellä sitä huolellisesti se on parlamentarismia minun mielestäni ja parlamentaarista työskentelyä
myönnän vielä tämän kysymyksen osalta lisäkysymykset edustajille kivelä ja lindtman ja sitten siirrytään seuraaviin kysymyksiin kohta neljäkymmentä minuuttia tämän kysymyksen tiimoilta on mennyt

puhemies eri puolilla tasavaltaa maakunnissa on tehty arvokasta työtä jo pitemmän aikaa sote ja maakuntauudistukseen valmistautumiseksi miten katsotte ministerit vehviläinen ja rehula nyt kun tämä perustuslakivaliokunnan lausunto vihdoin saatiin saatiin aikaiseksi kovan väännön jälkeen onko tämä nyt helpottamassa ja ikään kuin kannustamassa maakunnissa lyömään lisää löylyä valmistautumistyöhön

arvoisa puhemies pidämme todella tärkeänä hallituksen piirissä sitä että se hyvin alkanut valmistelutyö jota maakunnissa tehdään jatkuu sitä tukee osittain se että huomenna eduskunnassa on täällä lisätalousarvio jossa on myös lisärahoitusta tälle vuodelle

että pidämme erityisen tärkeänä tässä tilanteessa että rukkaset eivät tipahda siellä maakunnissa vaan viedään määrätietoisesti tätä valmistelua eteenpäin siinä

hallituksen ministerit kommentoivat työtä kesken prosessin tämä lausunto on jämerä tämä lausunto on jämerä pakkoyhtiöittäminen pois valinnanvapaus uusiksi aikataulu voimaanpanoon uusiksi julkisen tuotannon kielto pois se kokonaisuus se malli jolla tätä ajettiin olisi johtanut siihen että ihmisten yhdenvertaisuus olisi vaarantunut arvoisa puhemies nämä asiathan olivat tiedossa jo silloin kun hallitus antoi tätä esitystä siitä huolimatta hallitus antoi esityksen ja minkä johtopäätöksen tästä tämä kaikki palaa siihen että te annoitte tämän esityksen koska tämä teidän tekemänne poliittinen sopimus valinnanvapaudesta ja maakunnista jyräsi soten alkuperäiset tavoitteet nyt on edelleen tämän aikataulun kanssa ongelma jos te pidätte tästä sopimuksesta kiinni joten kysyn nyt pääministerin sijaiselta palautatteko sote uudistuksen alkuperäiset tavoitteet kärkeen ja kuuntelette asiantuntijoita vai aiotteko ministeri orpo pitää jääräpäisesti kiinni tästä poliittisesta sopimuksesta joka tekee tästä uudistuksesta mahdottoman
huomaan että ministereistä rehula vastaa niinkö ministeri rehula vastaa mielellään yksi ministeri tähän kysymykseen

tämän uudistuksen ja muutoksen keskeiset tavoitteet ovat ihan ennallaan perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen ne elementit jotka ovat keinoja välineitä valinnanvapauden toimeenpanoon asiakasseteli henkilökohtainen budjetti suun terveydenhuollossa oma mallinsa ja sote keskus ovat jatkossakin perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeenkin ne elementit joilla valinnanvapaus toimeenpannaan hallitus on yksiselitteisen selvästi tavoiteaikataulussaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista jolloin tämä kokonaisuus tulee voimaan se mitä perustuslakivaliokunnan lausunnosta johtuu me luemme varsinkin nämä säätämisjärjestyksen takana olevat asiat niin että

seuraava kysymys edustaja mäkelä arvoisa puhemies
suomessa elää köyhyydessä yli neljäsataatuhatta ihmistä uusimman tilaston mukaan pienituloisissa perheissä asuu yli satatuhatta lasta riippumatta siitä mikä tähän on johtanut tilanne on häpeäksi sivistysvaltiolle hallitus asetti viime tammikuussa professori juho saaren köyhyystyöryhmän etsimään uusia ratkaisuja työn ja työttömyyden ongelmiin sekä asumiseen ylivelkaantumiseen ja eriarvoistumiseen hallitus antoi työryhmälle aikaa vuoden kaksituhattakahdeksantoista maaliskuun loppuun asti käytännössä tämä voi merkitä sitä että sipilän hallitus jos yleensä kestää pystyssä ei ehdi tehdä paljonkaan työryhmän esitysten toteuttamiseksi kysynkin asiasta vastaavalta ministeriltä aikooko hallitus kiirehtiä selvityksiä niin että ehtisi toteuttaa edes joitain sen ehdotuksia jo vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta

puhemies tämä on pääministerin asettama työryhmä joka tekee parhaillaan töitä ja tietysti tässä tarvittaisiin varmasti myös pääministeri itse paikalle tämä on poikkihallinnollinen ryhmä uskoakseni tämä työskentelee juuri parastaikaa näitten kysymysten äärellä mitä edustaja nosti esille sellaista tietoa että aikataulua oltaisiin muuttamassa tässä ja nyt minulla ei ole mutta uskon vahvasti tämän työryhmän työskentelyyn

olen nyt hieman pahoillani ministerin vastauksen suurpiirteisyydestä me kaikki tiedämme että työryhmän toimeksiantoon kuuluu monia asioita joista on tehty hyviä selvityksiä jo aiemmin jos näistä jo valmiista toimenpiteistä tehtäisiin väliraportti ensi syksynä hallitus voisi sisällyttää toimenpiteet jo ensi vuoden talousarvioon tai viimeistään kevään kehyspäätökseen tässä kysytään vain poliittista tahtoa talouskasvu antaisi eväät tähän ja köyhyyden vähentäminen myös lisäisi talouskasvua hallituksen omissa säästöpäätöksissä ja maksukorotuksissakin on varmasti osaltaan tarkistamista löytyykö teiltä siis arvopohjaa tarttua tähän eriarvoisuuteen vai aikooko hallitus jättää kipeät ongelmat seuraavan hallituksen vastuulle ja unohtaa tämän väestönosan ja jos hyvää tahtoa teillä on niin mitkä ovat nyt ne ensimmäiset konkreettiset keinot

arvoisa puhemies minusta se kertoo hallituksen arvopohjasta laajamittainen ja perusteellinen työ jolla pyritään hakemaan hakemaan lääkkeitä eriarvoistumiseen se mitä tällä hetkellä tehdään eriarvoistumisen vähentämiseksi maassa on se että me teemme koko ajan töitä työllisyystilanteen parantamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi se että mahdollisimman moni ihminen saadaan töihin on parasta lääkettä eriarvoistumiseen köyhyyteen se että meillä on mahdollisimman korkea työllisyysaste tarkoittaa että meillä on mahdollisimman laajat vahvat verotulot joilla me voimme ylläpitää tasavertaisia hyviä palveluita tasavertaisia joilla me taas torjumme eriarvoisuutta mutta sitä löydämmekö täsmäkeinoja siihen miten me voimme helpottaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia me katsomme sitten sen mukaan mikä on vara ja mihin pystymme mutta ilman muuta tämä eriarvoisuuden estäminen on hallituksen keskeisiä asioita

arvoisa puhemies hallitus on asettanut erinomaisen professorin juho saaren johtamaan tätä työtä käsitykseni mukaan ongelma siinä on se että tehtäväksianto on sellainen että se pitää tehdä kustannusneutraalisti kun nyt ihan oikeasti ajattelen tätä lapsiköyhyyttä niin eräs yksityiskohta on se että nyt kun lapset nuoret ovat menossa kesätöihin itse ajattelisin ja sosiaalidemokraatit näin että esimerkiksi lasten tienaamat kesärahat eivät vähentäisi vanhempien toimeentulotukea totta kai myöskin tämä varhaiskasvatuksen tason nostaminen kun olemme niin paljon jäljessä muista maista seitsemänkymmentä prosenttia on varhaiskasvatuksessa muissa pohjoismaissa euroopassa yhdeksänkymmentä viiva yhdeksänkymmentäviisi prosenttia olisi tasa arvoa ja henkistä pääomaa lisäävä toimenpide mitä ajattelette tästä kustannusneutraaliudesta esimerkiksi nyt suhteessa näihin kahteen kolmeen esimerkkiin jotka otin esille

pääministerin sijainen näyttää pyytävän puheenvuoroa yhtä aikaa joidenkin muiden ministereitten kanssa siitä syystä myönnän pääministerin sijaiselle puheenvuoron ellei toisin ministeri päätä

kiitos herra puhemies gustafsson otti hyviä esimerkkejä kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja otanpa tähän sitten heti esille sen että hallitus on päättänyt että varhaiskasvatusmaksuja alennetaan jopa seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla kaikkein pienituloisimmilta perheiltä tämä on vastaus juuri siihen kysymykseen minkä esititte se on myöskin suuri arvovalinta että tilanteessa jossa meillä ei ole paljoa mitä jakaa kun itse asiassa velkaannumme vielä viisi miljardia tänä vuonna me valitsimme ne pienituloiset lapsiperheet tämä on minusta hyvä esimerkki siitä että koko ajan näitä asioita mietitään ja panostukset käytetään sinne missä kovin tarve on

seuraava kysymys edustaja kasvi arvoisa
puhemies hallitus kriisiytyi hajaantui ja koottiin uudelleen syyksi kerrottiin arvot hallituksen mukaan arvot eivät ole kaupan arvot punnitaan kuitenkin tekoina hallitus on kieltäytynyt korjaamasta lakia joka loukkaa ihmisoikeuksia perustavanlaatuisella tavalla suomessa juridisen sukupuolensa vahvistavan transihmisen on todistettava olevansa lisääntymiskyvytön ja alistuttava pitkiin nöyryyttäviin lääketieteellisiin tutkimuksiin meillä on käytännössä laki jonka takia ihmisiä pakkosteriloidaan toisin kuin muissa pohjoismaissa uusi ihmisoikeuksia kunnioittava translaki olisi jo valmis se valmisteltiin viime hallituskaudella ministeriössä asiantuntijoita kuullen hallituksen ei tarvitse kuin ottaa tuo lakiluonnos pöytälaatikostaan ja tuoda se eduskuntaan kysynkin ministeri rehulalta aikooko hallitus tuoda uuden ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavan translain eduskuntaan

herra puhemies hallitus toimii yhdessä ja asiat jotka eduskunnalle tuodaan ratkotaan yhdessä näiltä osin valmistelevalla ministerillä on vastuunsa valmistella lainsäädäntöä niin että edellytykset yhteiselle sopimiselle ovat olemassa niiltä osin kuin asia on minua vastuuministerinä koskenut minulla on ollut valmius asian eteenpäinviemiselle joka viime vaalikaudelta on on ministeriön hyllystä hyllystä löydetty tai tai se sieltä otettiin sitä on jalostettu niin että se olisi tuotavissa eduskunnan käsittelyyn mutta hallitus on tiimitoimintaa ja näiltä osin hallituksen yhteiset päätökset ratkovat sen millä tavalla tässä edetään

arvoisa puhemies suomessa syntyy lähes päivittäin lapsi jonka toista vanhempaa laki ei tunnusta jos äiti kuolee synnytyksessä lapsi on orpo toinen vanhempi joutuu adoptoimaan oman lapsensa prosessi on pitkä ja sen aikana lapsen oikeudellinen asema on epäselvä toisen äidin vanhemmuuden tunnustaminen jo neuvolassa turvaisi lapsen perhesuhteet elämän alusta asti tämäkin ihmisoikeusongelma olisi helposti korjattavissa oikeusministeriössä valmisteltiin jälleen kerran viime hallituskaudella uusi äitiyslaki joka turvaisi naispareille syntyvien lasten aseman sipilän hallitus on kuitenkin kieltäytynyt tuomasta myöskään äitiyslakia eduskuntaan vaikka sillä on laaja tuki lasten oikeuksia puolustavien keskuudessa kysynkin aikooko hallitus turvata jokaiselle syntyvälle lapselle yhtäläisen oikeuden vanhempiinsa

arvoisa puhemies niin kuin tässä äsken ministeri rehulakin sanoi ministeri toteuttaa puolueiden yhdessä sopimaa listaa erilaisista hankkeista vaikka niitä olisi edellisellä vaalikaudella valmisteltukin eli yhdessä sovitun ohjelman mukaan mennään ja siitä pidetään kiinni

arvoisa puhemies kun kyseessä on kansalaisaloite sitä pitää tarkastella myös kansalaisaloiteinstituution kautta ei niinkään sen sisällön kautta kansalaisaloitteilla ei ole mitään merkitystä jos niistä ei tuoda mietintöä tänne saliin jotta kansalaiset saisivat eduskunnan mielipiteen sille esitetylle asialle

arvoisa herra puhemies tämä on hallituksen kyselytunti ja tietysti viime kädessä pääministeri vastaa siitä millä tavalla hallitus toimii kuten jo aiemmin totesin ministeriössä on ministeriössä on tämän asian kohdalla josta edustajakin kysyi valmistelua jatkettu niillä eväillä että tarvittaessa esitys on eduskunnalle annettavissa sitten toisekseen edustaja modig otitte esille kansalaisaloitteen ja edustajien lakialoitteen kansalaisaloite on instituutio kyllä ja se on eduskunnan käsissä millä tavalla sitä asiaa käsitellään toisekseen lakialoite on oma työvälineensä nostaa asioita esiin ja viedä asioita valmistelussa eteenpäin sekin on eduskunnan käsissä mitä sille viime kädessä

arvoisa puhemies tässä ikään kuin annetaan ymmärtää että suomessa olisi epätasa arvoisia lakeja koska esimerkiksi äitiyslaissahan on kysymys siitä mitä kansalaisaloitteessa sanotaan että lapsella voisi olla huoltajana kaksi äitiä joista toinen voi olla jopa mies sukupuoleltaan siinä mielessä tämä kansalais aloite lakina ei paranna lapsen oikeuksia vaan lapsen oikeus on ennen kaikkea oikeus isään ja äitiin tämä lainsäädännössä todeta selkeästi jos se suinkin on mahdollista ja mitä tulee translakiin niin myös translain muutosvaatimus on mielestäni vähän kohtuuton koska eikö sukupuolenkorjausleikkauksessa ole kysymys nimenomaan korjauksesta jos ihminen korjaa itsensä esimerkiksi naisesta mieheksi niin miksi hänen pitäisi sen jälkeen vielä saada synnyttää

lainsäädäntötyössä tukeutumaan kansainvälisiin sopimuksiin tässä kohdassa on kyse ihmisoikeuksista ja niiden ihmisten kohdalla joita tämä translaki koskisi on kyse heidän ihmisoikeuksistaan sen verran asiasta oletan tietäväni että se matka joka translain joka translain myötä mahdollistuisi helpottaisi ihmisen päätös siitä että translaki olisi se joka auttaisi elämässä ei ole helppo sen tekevät asiantuntijat ei hetken mielijohteesta tapahtuva keksiminen kyse on ihmisoikeuskysymyksestä

seuraava kysymys edustaja rossi
arvoisa herra puhemies vähäksi aikaa mullan alle geolo gian tutkimuskeskuksen löytämä euroopan suurin skandium esiintymä rautalammin kunnan alueella pohjois savossa on arviolta kymmenien miljardien eurojen arvoinen skandiumin hyödyntämistä ja talteenottoa kannattavasti ja ympäristöystävällisesti tutkitaan parhaillaan itä suomen yliopistossa ja tulokset ovat lupaavia kokonaisuudessaan tämän valtavan esiintymän merkitys suomelle sen kansantaloudelle yritystoiminnalle alueta loudelle hyvin monelle asialle on todella merkittävä arvoisa puhemies kysynkin elinkeinoministeri lintilältä mitä kaikkea suomen valtio voi tehdä joko nykyisen lainsäädännön puitteissa tai muutoin

todella mielenkiintoinen tämä skandium esiintymä siellä rautalammilla sinällänsä se on mielenkiintoinen materiaali jolla voidaan metalleja keventää esimerkiksi alumiinin sekoitusaineena tällä hetkellä maailmalla ei ole primäärituotantoa tällaisesta skandiumista eli se on sivuvirroissa ja ongelma skandiumissa on se että meillä ei ole tällä hetkellä prosessia jolla sitä pystyttäisiin suoraan tuottamaan kuten kysyjä edustaja rossi sanoi niin itä suomen yliopisto on kehittelemässä mallia tähän mutta se on tietysti hyvin pitkässä pitkässä varressa vielä usein tulee kysymyksiä siitä kuinka näitä kansallisesti hyödynnetään siellä tulevat yhteisöverot totta kai työpaikat ja muut ja kyllä meillä on meillä on myös gtkn puolella ollut menossa prospect projekti jossa nimenomaan tarkoituksena on perustaa junioriyhtiö joka pystyisi maksimoimaan ne lupaavat esiintymät

helsingin sanomat julkaisi äskettäin artikkelin jossa kerrottiin että ministeri lindström esikuntineen halusi evätä kahden somalitaustaisen kansalaisjärjestön avustukset kotouttamistoimintaan liittyen helsingin sanomien mukaan temin kansliapäällikkö piti toimintaa pöyristyttävänä ministeri lindström koska julkisuudessa olleiden tietojen perusteella jää hieman ristiriitainen kuva tapahtumien kulusta niin kysyisin onko niin että halusitte poistaa näiden kahden somalijärjestön avustukset ja ohjeistitte erityisavustajanne kautta ministeriönne virkamiehiä tässä asiassa jos näin on niin mikä olisi ollut avustusten epäämisen peruste eikö kansalaisjärjestöjen kotouttamistoiminta ole tärkeää ja oliko näissä järjestöissä jotain erityistä ongelmaa

arvoisa puhemies joo selvennetään hieman tässä oli siis kyse harkinnanvaraisista avustuksista ja erityisavustaja puisto kävi keskustelua meidän virkamiestemme kanssa he tekivät tämmöisen pohjaesityksen voisiko näitä tarkastella mitä nämä avustukset ovat tavallaan syöneet sisälleen mitä nämä yhteisöt ovat tehneet tällä rahalla eli mitä tuloksia esitti voiko näistä leikata noin puolet eli vajaa viisikymmentä prosenttia tästä heräsi sitten heidän välillään tämmöinen keskustelu että virkamiehet pitivät tätä huonona esityksenä jolloin eri tyisavustaja otti minuun yhteyttä että nyt on ongelma no minä sanoin että käydään tämä keskustelu minun huoneessani ja käytiin keskustelu aivan asiallisesti siitä mitkä nämä perustelut olisivat he perustelivat omalta kantiltaan miten tämä homma voisi mennä ja siitä päädyttiin siihen lopputulokseen mikä oli se lopullinen päätös

seuraava kysymys edustaja elo
arvoisa puhemies jos ajatellaan suomen taloustilannetta niin kannattaa katsoa hypon luottamuslukuja teollisuuden luottamus on korkeinta sitten vuoden kaksituhattakahdeksan palveluissa korkeinta sitten syyskuun kaksituhattakuusi kuluttajien osalta luottamus on kaikkien aikojen toiseksi korkeinta ja rakentamisessakin kymmenen prosenttiyksikköä korkeampi luottamus kuin normaalisti talouden käänne on tapahtunut jos oppositiota on uskominen niin aina kun taloudessa tapahtuu jotain huonoa se on hallituksen syytä niin että kai sitten kun tapahtuu hyvää se on hallituksen ansiota kysynkin arvoisalta valtiovarainministeriltä miten arvioitte seuraavan kahden vuoden talouskehitystä mihin suuntaan suomi on menossa

arvoisa herra puhemies olipa kerta kaikkiaan mielekäs kysymys suomen talous nimittäin kasvaa tällä hetkellä nopeammin kuin yksikään euroopan talouksista nopeammin kuin ruotsin mikä tuntuu myöskin erityisen mukavalta eli valtiovarainministeriö uusimmassa ennusteessaan arvioi että tämän vuoden kasvu on kahden pilkku viiden prosentin luokkaa mutta mikä ilahduttavaa se uskalsi nostaa myöskin talouskasvuennustettaan sinne yhden pilkku viiden prosentin luokkaan se kertoo sitä että kyseessä ei ole kasvupyrähdys vaan nyt meillä on jo näkyvissä vakaamman kasvun aika meidän pitää jatkaa sitä hallituksen hyvää määrätietoista talous ja työllisyyspolitiikkaa mitä olemme tehneet jotta me varmistamme talouskasvun jatkuvuuden ja mielellään sitten vielä riittävällä tasolla jotta korkea työttömyys sulaa ja velkaantuminen taittuu

arvoisa puhemies esittelen kelan valtuutettujen toimintakertomuksen vuodelta vuodelta kaksituhattakuusitoista

on tärkeä ehkä ajankohta ei ihan otollinen arvoisa puhemies totean tässä ihan aluksi että kela on todellakin perustuslain mukaan eduskunnan alainen ja valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos jolla on oma talous ja hallinto ja valvontaa hoitavat eduskunnan nimeämät

me valtuutetut valvomme kelan hallintoa ja toimintaa ottaen huomioon laitoksen palveluiden ja saatavuuden kovin usein varsinkin uudet kansanedustajat arvoisa puhemies ovat kysyneet mitä kelan valtuutetut sitten tekevät ja ja on hyvä että kertomusta käydään läpi huolella kertomusvuoden aikana valtuutetut kokoontuivat yhdeksän kertaa ja ja valtuutettujen työvaliokunta kokoontui kuusitoista kertaa kelan valtuutetut seuraavat kelan toimintaa käymme läpi kelan ja sen eri etuusjärjestelmien rahoitustilannetta toimintakulujen kehitystä etuushakemusten läpimenoaikoja työyhteisöä ja henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja sekä ajankohtaisia asioita valvontatilintarkastaja esittelee valtuutetuille raporttinsa neljännesvuosittain valtuutettujen käsittelemistä asioista on nyt käsittelyssä olevan kertomuksen sivuilla kattava luettelo ehkä sen yksityiskohtana voi todeta että kertomusvuonna valittiin kelalle uusi pääjohtaja kela lain mukaan kelan valtuutetut tekevät ehdotuksen johtajista ja varsinaisen nimityksen tekee sitten tasavallan presidentti uutena pääjohtajana aloitti elli aaltonen ja hän aloitti todellakin tehtävässään tämän vuoden alusta vuosi kaksituhattakuusitoista oli kelassa muutosten ja uusiin muutoksiin valmistautumisen vuosi kelan hoitaman sosiaaliturvan etuusmenot ovat mittavat kyseessä on neljätoista miljardia euroa toimintakulut ovat neljäsataakolmekymmentä miljoonaa on olennaista todeta että tavoitteena on ollut että kelan toimintamenot pysyvät alle kolmen prosentin ja ja näin on myös kertomusvuonna käynyt eli toimintamenot pysyivät tuossa kahdessa pilkku yhdeksässä prosentissa kelassa oli toimintavuonna kuusituhattakuusisataakahdeksankymmentäkuusi toimihenkilöä mikä on todellakin reilu seitsemänsadan enemmän kuin vuotta aiemmin ja tämä henkilöstömäärän lisäys on merkittävä suurin vaikuttava tekijä on perustoimeentulotukeen valmistautuminen loppuvuodesta kela tekee hyvää työtä ja kelan palvelut koskettavat jotakuinkin jokaista suomalaista

kelan valtuutetut valvovat myöskin henkilöstön työhyvinvoinnin tunnuslukuja ne ovat olleet hyviä vaikkakin edellisvuotta hieman heikommat stressin ja kiireen tuntu on on lisääntynyt ja on tärkeää että myöskin näitä tunnuslukuja valtuutetut seuraavat mutta ehkä yhtenä lukuna on hyvä tässä todeta että lähes yhdeksänkymmentä prosenttia kelalaisista todellakin koki kelan hyväksi työpaikaksi ja tämä on on tärkeä asia valtuutetut saavat paljon kysymyksiä kansanedustajilta ja erityisesti tulee kysymyksiä on hyvä havaita että tuossa kelan valtuutettujen kertomuksessa todetaan että kelaan saapuneista hakemuksista tehtiin verkossa lähes lähes tuommoinen kuusikymmentäneljä prosenttia ja kelan toimistoissa asiaa hoitaneista henkilöistä yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia koki saamansa palvelun ystävälliseksi eli eli asiakaskyselyt osoittavat että kelan kelan palveluihin luotetaan ja ja ne saavat hyvät hyvät arvosanat kelan asia jota kansanedustajat ja valtuutetut seuraavat koska palveluverkko on se joka joka näkyy sitten sinne ihmisille jotka eivät käytä palveluita netissä kelan palveluverkkoon kuului vuoden päättyessä satakahdeksankymmentäkaksi toimistoa ja ja voidaan sanoa että palveluverkko on pidetty kattavana keskeinen asia mitä valtuutetut ovat seuranneet on on kelan hallinnon ja toiminnan kehittämishanke eli kelassa on tehty iso organisaatiouudistus aiempina vuosina ja ollaan valmistauduttu sote uudistukseen kela on lakkauttanut aluehallintonsa vähentänyt vakuutuspiirejä niitä on ollut kaksikymmentäviisi nyt vakuutuspiirejä on viisi eli kela on tehnyt organisaatiostaan ketterämmän

kelan tulosyksikköjä ja niitä on enää kuudella jäljellä se mitä valtuutetut erityisesti seuraavat on miten tämä mittava iso uudistus joka tehtiin pääjohtaja hyssälän aikana tuloutuu tavallisten suomalaisten palveluihin ja ja sen tietenkin täytyy näkyä palveluiden paranemisena totean lyhyesti hakemusten läpimenoajoista joita valtuutetut seuraavat etuuslajeittain ja vakuutuspiireittäin kiitokseksi kelalle täytyy sanoa että kaikki läpimenotavoitteet joita kelassa on asetettu toteutuivat kertomusvuonna erinomaisesti kelassa tehdään kovasti työtä jotta valtiontalouden säästötalkoissa oltaisiin vahvasti mukana ja tässä arvoisa puhemies voin todeta että taksimatkojen suorakorvausmenettelyllä säästettiin toimintakertomusvuonna kuusitoista miljoonaa euroa ja jatkuvasti kela etsii keinoja joilla saataisiin vähemmillä euroilla enemmän palveluita suomalaisille sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa sen lainsäädännön valmistelussa kela on ollut aktiivisesti mukana ja ja kelan hallitus ja johto ovat ovat linjanneet että kela todellakin haluaa auttaa uudistuksen onnistumisessa ja kannattaa asiakkaiden valinnanvapauden lisäämistä sosiaali ja kelalta todellakin löytyy kattavasti asiakkaan sosiaali ja terveydenhuoltoon sekä sosiaaliturvaan liittyviä tietoja ja on tärkeää että tämä tieto on vapaasti ja tietoturvallisesti liikkumassa kun uudistusta tehdään kertomusvuonna hyvin paljon kelan resursseja on mennyt siihen että ollaan avustettu ja oltu mukana sote uudistuksen eteenpäinviemisessä ja erityisesti ict järjestelmien kehittämisessä arvoisa puhemies toimeentulotukihanke ei kuulu tälle kertomusvuodelle mutta koska oikeusasiamies on kelaa huomauttanut ja tästä on tullut paljon palautetta niin totean tässä vielä että kun perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksatus siirtyi kelan hoidettavaksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa niin jo tammikuun alussa hakemukset ruuhkautuivat ja ja silloin kelan valtuutetut totesivat että kelan hallituksen täytyy tehdä kaikki jotta lainmukaiseen tilaan päästään silloin kelan hallitus myönsi lisää voimavaroja toimeentulotuen myöntöön ja sitten huhtikuun aikana päästiin lainmukaiseen tilaan koska tämä tilanne oli erittäin vakava ja oikeusasiamies tästä huomautti kelan valtuutetut edellyttivät että perustoimeentulotuen maksatuksesta ja ja valmistelusta tehdään sisäisen tarkastuksen taholta raportti tuo raportti on on tehty ja sitä käsitelleet mutta asian laajuuden ja merkityksen vuoksi myöskin pyysimme siitä ulkoisen arvioinnin saamme syksyllä sitten siitä ulkoisen arvioinnin ja siitä sitten ensi ensi vuoden kertomuksessa enemmän puhemies vaikka aika tässä ylittyy niin haluan todeta sen että

kansaneläkelaitosta koskevaa lainsäädäntöä on on tarkoituksenmukaista arvioida kelan valtuutettujen työvaliokunta on jo pyytänyt kelan johdolta esityksiä siitä miten kelaa koskevaa lainsäädäntöä pitäisi uudistaa ja tätä asiaa käymme käsittelemään

koskevaa lainsäädäntöä ja varmistua siitä että että kelaa koskeva valvonta ja muu lainsäädäntö on ajan tasalla koska kelan rooli on kovin paljon aikojen myötä muuttunut samoin myös kelaa koskeva rahoitus tässä ehkä lyhyesti

kertomuksesta ja ja tosiaan toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta käy tämän kertomuksen huolella läpi ja myöskin antaa palautteen siitä onko kertomus riittävän informatiivinen

herra puhemies kansaneläkelaitos on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos jolle on uskottu tärkeitä hallintotehtäviä ja julkista valtaa kelan toiminta ajatuksena on se että kela turvaa väestön toimeentuloa edistää terveyttä ja tukee itsenäistä selviytymistä kelan arvot ovat ihmistä arvostava osaava yhteistyökykyinen ja uudistuva näiden toteutumisen kannalta tärkeä kysymys koskee hakemusten läpimenoaikoja toimintakertomuksessa todetaan että valtuutetut ovat kokouksissaan saaneet selvityksen kelan etuushakemusten keskimääräisistä läpimenoajoista kelaan saapuville hakemuksille on myös asetettu tavoiteajat joissa hakemukset tulee ratkaista toimintakertomuksen perusteella keskimääräiset läpimenoajat toteutuvat hyvin toisaalta myös puhutaan koko ajan kelan ruuhkista ja nämä ovat nähtävissä siellä missä ihminen kohdataan elikkä kelan toimistoissa paljon tulee viestejä ja palautetta siitä mitä voisi tehdä kun siellä niin pitkään joutuu odottamaan pääsyä sinne virkailijan vastaanotolle tämä on mielestäni hyvin ongelmallinen asia nostan tästä kertomuksesta muutaman hyvän asian esille mitkä mitkä kerkesin lukea ja huomata muun muassa vammaisetuuksien käsittelyajat ovat lyhentyneet merkittävästi ja tämä on hyvin tärkeä asia neljäsosan aiemmasta ovat ajat lyhentyneet vuoden kaksituhattakuusitoista aikana koska ne ovat pisimmillään olleet jopa yli neljäkymmentä päivää ja se on todellakin liian pitkä aika odottaa kanta palvelusta on hyvä kuulla että sähköiset reseptit ovat potilasturvallisuutta parantavia asioita toimivat hyvin mutta kuitenkin siellä on välillä niitä katkoksia joista saamme sitten lukea yleensä juuri julkisuuden kautta että sähköiset reseptit eivät ole toiminnassa ja siellä jotakin sitten tapahtuu niin että toivotaan sujuvia hyviä palveluja myös jatkossa kertomus on hyvä en todellakaan ihan kokonaan ole ehtinyt sitä lukea mutta perehdyn kyllä ja meidän valiokuntamme käsittelee sen sitten kiitos sari sarkomaalle

arvoisa puhemies valtuutettujen puheenjohtaja sarkomaa jo hyvin perusteellisesti kävi läpi

kasvoivat nolla pilkku kaksi prosenttia edellisvuoden tasosta kelan toimintakulut olivat neljäsataakolmekymmentä miljoonaa euroa ja työntekijämäärä oli lähes seitsemäntuhatta toimintakulut kasvoivat kolmen prosentin verran ja yksi syy oli henkilöstön lisääminen johtuen perustoimeentulotuen siirtymisestä kunnilta kelalle ajankohtainen haaste on yhteistoiminnan hiominen kuntien sosiaalitoimen kanssa lähitulevaisuudessa merkittävä haaste on myös järjestelmän yhdistäminen tiiviiksi perusturvaverkoksi tietysti päällekkäisiä toimintoja ja byrokratiaa on pystyttävä karsimaan yleisen asumistuen määrä kasvoi peräti seitsemäntoista pilkku kahdeksan prosenttia edellisvuoden tasoon nähden sitä maksetaan myös entistä useammalle työssä käyvälle henkilölle merkille pantavaa on myös se että joka toinen kahdeksastasadastakuudestakymmenestätuhannesta asumistukea saavasta henkilöstä on alle kaksikymmentäviisi vuotias euroissa asumistuen kohdalla puhutaan peräti yhden pilkku yhdeksän miljardin potista tämä on selvästikin asia johon on kaikissa julkisen sektorin päätöksentekoelimissä puututtava toden teolla ei ole kestävää että näin moni suomalainen joutuu nostamaan asumistukia ja töissä käyvien osuus tuensaajista kertoo karua kieltä karua kieltä asumisen hinnasta toimistoasiointi on edelleen yleistä kelan palveluissa vaikka yleisesti ottaen verkkoasiointi on lisääntynyt samoin puhelinasiointi on tavanomaista suurella osalla asiakkaista ei ole mahdollisuutta asioida netissä mikä pitää myös edelleen ottaa huomioon palveluiden järjestämisessä toimistoasioinnin tyytyväisyysprosentti oli reilusti yli yhdeksänkymmentä prosenttia eli tästä hatunnosto kelan asiakaspalvelutyöntekijöille kokonaistilanteen arviointiin kaivattiin kuitenkin parannusta kuten myös tiedonsaantiin

perustoimeentulotuen siirtyminen kelalle kaikki olemme saaneet ja varsinkin valtuutetut hyvin paljon palautetta tänä keväänä siitä että tuensaanti viivästyi monen kohdalla paljon ja siitä aiheutui suuria ongelmia kansalaisille tämä asia on kuitenkin saatu tällä hetkellä jo viimeistään paremmille raiteille ja myös korvauksia maksetaan heille joille tuli suuria ongelmia tästä tuen viivästymisestä kiitos

arvoisa puhemies

kovin tarkkaan pystynyt vielä tätä lukemaan mutta selaillessani tätä sangen laajaa asiakirjaa muutamaan asiaan kuitenkin kiinnitin huomiota ensinnäkin olen todella huolissani kuntoutusmäärärahojen vähentymisestä kuntoutuspalveluja saavien määrä on pienentynyt edellisestä vuodesta kaksi pilkku kaksi prosenttia ja erityisesti harkinnanvaraisen kuntoutuksen kuntoutujamäärät ovat vähentyneet harkinnanvaraisen kuntoutuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi erilaiset kuntoutus ja sopeutumisvalmennuskurssit neuropsykologinen kuntoutus työelämässä olevien ja työhön palaavien työ ja toimintakykyä parantava kuntoutus sekä nuorille psykososiaalisia poteville tarkoitettu kuntoutus jonka avulla mahdollistetaan esimerkiksi keskeytyneiden tai keskeytymisriskissä olevien opintojen jatkaminen on erittäin huolestuttavaa jos nämä ryhmät eivät määrärahojen vähyyden vuoksi saa tarvitsemaansa kuntoutusta oikea aikaisesti toinen asia johon kiinnitin huomiota on digitaalisten palvelujen kehittäminen kelassa tämä on erinomainen asia kansalaiset antavat paljon positiivista palautetta kelan verkkopalveluista ja ne ovat koko ajan myös kehittyneet käyttäjäystävällisemmiksi tämän rinnalla meidän on kuitenkin muistettava että yhteiskunnassamme on vielä paljon kansalaisia jotka eivät pysty tai kykene hyödyntämään digipalveluja esimerkiksi tilastokeskuksen mukaan kuusikymmentäviisi prosenttia seitsemänkymmentäneljä viiva kahdeksankymmentäyhdeksän vuotiaista ja kaksikymmentäviisi prosenttia vuotiaista ei ole koskaan käyttänyt internetiä tämä ongelmahan ei ole pelkästään ikäihmisten ongelma minä olen eräässä työllistämishankkeessa ohjausryhmän puheenjohtajana omassa maakunnassani pohjois karjalassa ja tässä hankkeessa on tullut esille että maaseutualueella asuvista työttömistä kaksikymmentä prosenttia ei ei käytä lainkaan internetiä vaikka he he ovat ihan suht nuoria henkilöitä neljäkymmentä viiva viisikymmentä prosenttia tekee netissä yksinkertaisia rajattuja asioita itsenäisesti tai sitten avustettuna ja ainoastaan kolmekymmentä viiva neljäkymmentä prosenttia asiakkaista hoitaa kaikki tarvitsemansa asiat netin kautta kun tähän vielä lisätään se tosiasia että meillä on edelleen laajoja alueita internet ei toimi lainkaan on todella tärkeää pitää huolta myös kasvokkain tapahtuvista palveluista tämä on haaste edelleenkin myöskin kelalle vaikka on hyvä että että näitä digitaalisiakin palveluita kehitetään arvoisa puhemies yritin etsiä tästä kertomuksesta jotain tietoa kelan tulkkauspalveluista voi olla etten ajan puutteen takia tarpeeksi tarkkaan kertomusta lukenut on aiempina vuosina käyttäjien palautteiden perusteella ollut paljon epäkohtia ja ja tätä palautetta kyllä tulee edelleenkin koska en löytänyt tästä kertomuksesta tästä asiasta mitään niin minä nyt vain toivon että asiat ovat menossa parempaan suuntaan mutta kun täällä on valtuutettujen puheenjohtaja edustaja sarkomaa niin niin toivon että jollain tavalla voisitte kommentoida tätä tulkkauspalveluasiaa koska jostain syystä se aina säännöllisin väliajoin pulpahtaa esille ja siitä siitä tulee sitten palautteita että nyt asiat toimi toimi ihan lopuksi kela ansaitsee suuret kiitokset jälleen kerran erinomaisesta tutkimustoiminnasta vuodesta toiseen kelan tutkimukset ovat ajankohtaisesti ja laadukkaasti tehtyjä ja ja niitä kannattaisi kyllä myös edustajien lukea koska niistä saa todella todella

arvoisa herra puhemies kun katsoo tätä kelan kertomusta niin tämä on erittäin hyvä asiakirja kahteen asiaan kiinnitän omalta osaltani huomiota toinen on tämä asumistukimenojen kasvu seitsemäntoista pilkku kahdeksan prosenttia ei tämä tietenkään ole kelan vika mutta tässä meidän järjestelmässä on kyllä sisäänrakennettu rakennevika sanotaan yleiskielellä valuvika elikkä kun meillä tämä asuminen keskittyy ja tehdään aika paljon töitä sen eteen että se keskittyisi niin tässä on sitten lopputulos meillä menee

suurin piirtein kaksi pilkku kolme miljardia euroa tänä vuonna kaikkinensa rahaa asumistukiin ja pääosa täällä suurissa kaupungeissa samaan aikaan sitten muutkin menot toimeentulotuki toimeentulotuki ja muut menot kasvavat koska ne henkilöt ovat sitten kelan asiakkaina aika pitkälti kun rahatilanne vaikeutuu ja jos korkokanta vähänkin vähänkin lähtee kasvamaan niin en uskalla edes ajatella miten tuolle prosentille käy siinä tilanteessa eli tässä asiassa tulee puuttua voimakkaasti siihen että pyrimme tästä asumistukisysteemistä joillakin keinoin irti niin että ihmisillä asuminen halpenee ja siihen ei valitettavasti muuta keinoa taida olla kuin maan tasapuolisempi kehittäminen se että keskitetään kaikki yksiin paikkoihin johtaa juuri tähän tilanteeseen joka on kansantaloudellisesti kestämätön ajatelkaa tilannetta että meillä ovat työttömyysmenot jopa seitsemän miljardia asumistukimenot yli kaksi miljardia meillä menee lähes kymmenen miljardia siihen systeemiin mikä mikä menee tavallaan en sano hukkaan semmoiseen itse aiheutettuun päänsärkyyn aika pitkälti eli tähän meidän pitäisi päästä kyllä kiinni jollakin keinolla tehokkaasti siinä on eduskunnalle pähkinä purtavaksi toivon mukaan valiokunta ottaa tähän kantaa edes jollakin lailla toinen erilaisten palvelujen saaminen ympäri suomea tasapuolisesti meillähän on pitkien välimatkojen maa ja se aiheuttaa sen että sen että

sanoa edustaja voi hyvin reippaasti tulla tänne puhujapönttöön kun sanottavaa

pari asiaa vielä tästä asiakaspalvelusta on äärimmäisen tärkeää kun kela on kaikkien suomalaisten kannalta erittäin tärkeä laitos että palvelupisteitä löytyy ympäri suomea ymmärrän sen että joitakin konttoreita on jo lakkautettu mutta

tekevät yhteistyötä ilomantsistakin palvelupiste löytyy toivottavasti tässä asiassa edetään ja tässä on eduskunnan pidettävä visu huoli siitä että näille ihmisille palvelut tarjotaan olkoon se sitten suuri kaupunkikeskus tai sitten pienen pieni vähäinen maaseutukunta vähäisellä vähäisellä tarkoitan vain vähäväkistä kaikki paikat ovat yhtä arvokkaita ja sitten se kun puhutaan internetpalveluista internetpalveluita käytetään tietenkin vain siellä missä on hyvät nettiyhteydet ja tässä maassahan on tunnettua että meillä valitettavasti

kateuden kruunaamattomasta kuninkuusmaasta suomesta ei ole annettu mahdollisuutta siihen että rakennettaisiin valtion tuella valtion vahvalla tuella koko maahan nopeat laajakaistaverkot ruotsihan sen on tehnyt ja tässäkin asiassa ruotsi on meitä paljon viisaampi onnea ruotsalaiset kun meiltä puuttuu tästä maasta se nopea laajakaistaverkko

paikkakunnilta aika usealla se on mutta kaikilla ei valitettavasti vielä niin se johtaa siihen että tässä epätasa arvoinen kohtelu kohtaa suomalaista asuinpaikasta riippuen tämän takia on aivan välttämätöntä että näitä palvelupisteitä on ja sitten valtiovalta elinkeinoministeriön pääluokasta tai maa ja metsätalousministeriön tai ympäristöministeriön pääluokasta tai jostakin muusta pääluokasta pyrkii edistämään näitä hankkeita joilla saadaan rahaa laajakaistaverkon rakentamiseen koko maahan ja nopeasti se on parasta elinkeinopolitiikkaa mitä suomessa voidaan tehdä viimeisenä asiana herra herra puhemies vielä se että moni vanhus on kokenut sen hyvin loukkaavana että kun palveluja menee pyytämään jonotusajat ovat joskus pitkät puhelimella ei pääse ja nettiä kun ei ole niin on se aika ongelmallinen tilanne sen takia kelan osalta joka on meille suomalaisille aivan äärimmäisen tärkeä laitos meidän pitää pitää tässä talossa huoli siitä että ne palvelut säilyvät tasokkaina kaikille se hyvin menestyvä nuori mies tai nainen joka hienolla autollaan tulee toimistolla käymään jos siellä sattuu käymään eikä käytä nettiä niin hän on totta kai äärimmäisen tärkeä asiakas mutta se rollaattorilla tuleva vanha mummu joka on elämäntyönsä jo tehnyt on aivan varmasti yhtä arvokas asiakas ja se on meidän pidettävä koko ajan mielessä tässä talossa

laajasta toimintakertomuksesta tätä kelan toimintavuottahan leimasivat ikävällä tavalla nämä vaikeudet toimeentulotukihakemusten käsittelyssä toivottavasti siitä tilanteesta ja sen ratkaisusta on opittu jotain yksittäisenä lukuna hämmästyttävin useammissakin puheenvuoroissa mainittu yleisen asumistuen kasvu seitsemäntoista pilkku kahdeksan prosenttia ja absoluuttisena summana kolmesataaneljäkymmentä miljoonaa euroa tämä on valtava määrä rahaa mutta erityisesti lisäkasvuna entisen päälle toki se kalpenee esimerkiksi maahanmuuton kustannusten rinnalla mutta rahasumma on silti suuri toivoisinkin tästä salista puolueesta riippumatta sitä että otettaisiin tämä summa ja sen kasvuluvut erittäin vakavasti me kuitenkin tiedämme että esimerkiksi vuokrayhtiö vvo maksoi ylimääräisiä miljoonaosinkoja sinne on nyt rakennettu rahantekokone jolla yleishyödyllisten tahojen omistamat vuokraosakeyhtiöt nostavat vuokria ja tätä kautta nousee asumistuki ja yhtiöt tilittävät jättimäiset voitot ylimääräisinä osinkoina esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeelle ymmärrän kyllä jos salin vasemmalla laidalla suhtaudutaan hieman nihkeästi tämän ongelman ratkaisuun mutta ei se voi niin mennä että nämä kulut kasvavat kaksikymmentä prosenttia vuodessa tämä sampo ei lopeta rahan takomista etuoikeutetulle omistajalleen koskaan jos sitä ei pysäytetä arvoisa puhemies haluaisin vielä lisätä kiitoksen siitä että kela ottaa kertomuksensa mukaan erittäin vakavasti kyber ja tietoturvallisuuden riskit että tämä on nostettu yhdeksi neljästä keskeisimmästä riskialueesta vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista kela tarjoaa sellaisia sähköisiä palveluita jotka eivät voi olla toimimatta se toimimattomuus ei ole vaihtoehto siksi niiden tietoturva on ensisijaisen tärkeää edustaja hoskoselle vielä kommentoisin että nopean laajakaistan sijaan juuri näiden kelan palveluiden toiminnan kannalta tärkeämpää on saatavuuden kattavuus ja se että itse sivut ja palvelut ovat tarvittavan yksinkertaisia ja selkeitä käyttää sen laajakaistan nopeus ei tässä nyt niin paljon ratkaise

arvoisa herra puhemies olemme kelassa tosiaan kokoontuneet ja saaneet paljon tietoa kuten puheenjohtaja sarkomaa tuossa kertoi kelassa pidetään pääjohtajan katsaus ja siellä on aina toimialajohtajia paikalla ja voimme esittää heille kysymyksiä tosi paljon kansalaiset laittavat meille valtuutetuille kysymyksiä mutta me emme niitä yksittäisiä asioita tunne ja ja yritämme sitten niitä ohjata eteenpäin ja etsiä sitten oikeita tahoja me emme niistä ihmisten yksittäisistä ratkaisuista tiedä emmekä yksittäisten ihmisten asioista voi tietoa edes saada mutta yleisistä ratkaisukäytännöistä kyllä katsoin tätä henkilöstön tilannetta ja ja kuten edustaja sarkomaakin tuossa sanoi nämä työhyvinvoinnin tunnusluvut ovat hieman laskeneet viime vuonna muistan pitäneeni puheen siitä että kela on erittäin hyvä työpaikka itse olen pitkään toiminut esimiehenä ja en ollut niin loistavia numeroita nähnyt enkä enkä pidä näitä ollenkaan huonoina mutta uskon että nämä uudistukset ovat yksi syy mikä vaikuttaa siihen työssäjaksamiseen huomasin myös että sairauspoissaolot minun täytyy esittää kiitos kansaneläkelaitoksen henkilökunnalle tästä venymisestä mitä he ovat erityisesti tämän kuluvan vuoden aikana joka on tämän toimintakertomuksen jälkeen eletään kuitenkin reaalimaailmassa ja mietin kuinka he ovat jaksaneet tämän kaiken paineen alla he ovat varmasti saaneet paljon kritiikkiä ja ymmärrän myös niitä asiakkaita jotka ovat hädissään kun perustoimeentulotukea ei tule se on ollut valtavan vaikea tilanne ja varmasti turhauttavaa kun ihmiset ottavat yhteyttä tämmöistä ei saa minusta enää koskaan tapahtua oikeastaan siitä syystä olen ollut myös vähän huolissani tästä sote uudistuksesta lisäksi mietin sitä kun perustuslakivaliokunta tänään antoi sen lausunnon että tämä tämä kelan perustoimeentulotuen siirron pitää olla meillä siitä esimerkkinä että kaiken luultiin olevan kunnossa meille kelan valtuutetuillekin vakuutettiin että kaikki on kunnossa kaikki toimii ja sitten kävi niin kuin kävi jos sotessa kuitenkin siirretään historiallisen suuria palveluja pois kunnilta niin meidän täytyy olla äärimmäisen tarkkoja koska tämäkin jo osoitti sen että se ei ole hyvä asia että että ilman hyvää suunnittelua ja varautumista asioita siirretään katsoin vielä

on tehty keväällä tuo työhyvinvointitutkimus että sielläkin oli ollut laskua työssä viihtymisessä mutta henkilöstöjohtamisessa on ollut hyvät arvosanat elikkä siellä on johto hyvää siellä asteikolla nolla henkilöstöjohtaminen ja johtaminen saanut keskiarvon neljä pilkku viisi ja se on tosi hyvä johdon johdon toivon tosiaan että muistetaan virkamiehiä kaikissa paikoissa he he mahdollistavat nämä nämä joustot ja tekemisen kaiken tämän mahdollistavat nämä ahkerat ihmiset joita usein unohtaa kiittää kiitän myös asiakkaita kärsivällisyydestä ja siitä että he ovat joutuneet tämmöisen paineen alle elämään ehkä ilman varoja olen pahoillani siitä vaikka en itse ole henkilökohtaisesti vastuussa tietyllä tavalla katson että eduskunnan olisi pitänyt olla tässä ehkä vielä huolellisempi tästä täytyy oppia siten että aikataulujen täytyy olla sellaisia että ne pystytään virastoissa toteuttamaan me me emme voi asettaa sellaista lainsäädäntöä että koneisto tukehtuu siihen ja kaikki kaatuu oikeastaan olisin vielä sanonut näitten näitten sosiaalitukien kasvun johdosta mistä edustaja mäkelä puhui viime syksynä tein ministeri orpolle kysymyksen koska puututtaisiin näitten säätiöiden ja yhdistysten verokohteluun juuri tästä syystä että se koetaan epäoikeudenmukaiseksi epäoikeudenmukaiseksi ja tietysti siitä tulisi tuloja valtiolle sain vastauksen että hallitusohjelmassa on asetettu selvitettäväksi säätiöiden ja yhdistysten verokohtelu mutta odotan sitä edelleen en en ole nähnyt mitään tällaista hanketta että ei ole ehkä pelkästään vasen laita joka haluaa unohtaa tämän

puhemies edustaja mäkisalo ropponen nosti esille tulkkauspalvelun tosiaan tulkkauspalvelu on varmasti tämän kuluvan toimintakauden kertomuksen keskeinen asia parhaillaan on menossa kilpailutus ja tarkoituksena on todellakin

pitää tarjota palveluita kaikille puhelimitse voi voi hakemuksia laittaa ja ja voi varata henkilökohtaisen ajan valtuutettujen tehtävä on huolehtia että jokainen suomalainen voi voi kelassa asioida se on meidän tehtävämme valvoa sitten tästä ruuhkautumisesta eli kertomusvuonna etuuksien

ja lainmukaiseen tilaan on päästy seuraamme sitä edelleen tärkeää on että puhelimella pääsee kelaan ja ja toimeentulotuen maksatus pysyy lainmukaisissa ajoissa se on nyt jokaisessa vakuutuspiirissä alle tuon lainmukaisen ajan henkilöstölle tästä kuuluu kiitos eli kyllä valtuutettujen puheenjohtajana vielä sanon että kelan henkilöstö venyi teki ylitöitä ja ja saatiin tämä asia kuntoon ja sitä edelleenkin tarkkaan seurataan koska tämä uudistus ei onnistunut niin kuin piti me pyysimme sisäiseltä tarkastukselta raportin se on saatu ja ja myöskin ulkoinen arviointi tulossa juuri kuten täällä edustaja meri totesi isoja uudistuksia on tulossa ja halusimme erityisesti sen takia tämän ulkoisen arvioinnin jotta kelassa voidaan ottaa oppia ja varmasti eduskuntaankin tulee viestejä ihan lopuksi arvoisa puhemies totean että myöskin maan hallituksen ja meidän kansanedustajien pitää huolehtia siitä että kun tulee isoja lainsäädäntömuutoksia jotka edellyttävät kelalta tietojärjestelmien muutosta ja toimeenpanoa niin aikaa pitää antaa riittävästi jotta ne voidaan toimeenpanna laadukkaasti

arvoisa puhemies hakemusten käsittelyajat ovat kelan asioista keskeisimpiä tahdon painottaa tässä sitä perussuomalaisten huolta että nämä hakemukset tulevat käsitellyksi riittävän ripeästi sillä kyllä ihmisen talous ajautuu helposti tuossa pienessäkin ajassa hyvin heikoksi jos jos niitä päätöksiä ei kelasta ja ihmiset ovat joutuneet turvautumaan esimerkiksi pikavippien ottoon eli näihin käsittelyaikoihin tulee kerta kaikkiaan panostaa ja niitä tulee lyhentää olen saanut äänestäjiltä palautetta esimerkiksi kelan sairauspäiväraha ja ja kuntoutusrahahakemusten käsittelyjen venymisestä heidän kohdaltaan ja siitä ahdingosta ja vaikeudesta kun kun päätöksiä ei saa sairauspäiväraha ja kuntoutusrahahakemusten tavoiteaika käsittelylle on kaksikymmentäyksi päivää keskiverrosti

käsittelyyn menee pari viikkoa mutta jos henkilö siirtyy sairauspäivärahan jälkeen vielä kuntoutusrahalle niin alkaa uusi käsittelyprosessi ja pahimmillaan tosiaan ihmisen taloustilanne ehtii siinä ajassa ajautumaan hyvinkin huonoksi huonoksi joten toivon että eduskuntakin huomioi tämän

arvoisa puhemies vielä tuohon edustaja tavion hyvään puheenvuoroon kommenttina se että nyt kun perustoimeentulo elikkä viimesijainen toimeentulotuki siirtyy kelan etuudeksi niin tämä käsittelyaikojen ongelma on vieläkin keskeisempi kuin aiemmin koska ei periaatteessa enää ole sellaista tahoa joka sitä rahaa antaisi jos se hakemus siellä kelassa on jumissa sen käsittely kestää pitkän aikaa tai jonkun pienen hakemuksen puutteen vuoksi se tulee takaisin hakijalle kielteisenä niin miten tällaisessa tilanteessa ihminen jolla ei ole mitään toimeentuloa pystyy toimimaan kelan täytyy huomioida tämä uusi roolinsa aivan viimesijaisen toimeentulotuen maksajana

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa puhemies rikollisia tulee rangaista ei hyysätä rangaistusten tulee olla kunnollisia ei vain selkään taputtelua ja pientä torumista suomen oikeuskäytännössä on selvästi nähtävissä että törkeistä rangaistuksista langetettavia rangaistuksia olisi syytä koventaa vankeusrangaistus on tehokas pelote joka ennaltaehkäisee rikollisuutta vankeusrangaistuksella on myös perusteellinen merkitys moraalia ja lakien noudattamista ylläpitävänä asiana annetuista vankeusrangaistuksista vapautuu nykyisin kun vankilassa on istuttu tuomiosta kaksi kolmasosaa tai jopa vähemmän lähes kukaan ei istu suomessa kokonaan sitä vankeusrangaistusta mihin hänet on tuomittu kuka tämän nykyjärjestelmän on keksinyt tuomioistuin antaa tarkkaan harkitun pituisia vankeusrangaistuksia mutta sitten kenenkään ei tarvitse kärsiä niitä nykyinen järjestelmä on omiaan heikentämään kansalaisten tietoisuutta siitä miten pitkään vankeusrangaistuksen saanut henkilö on tosiasiallisesti vankilassa luet lehdestä että raiskaaja tuomittiin neljän vuoden vankeusrangaistukseen ja sitten totuus onkin että istutaan vankilassa kaksi vuotta mitä jos järjestelmä lähtisikin siitä että se tuomio mikä annetaan kärsitään neljän vuoden vankeusrangaistus kestäisi neljä vuotta viiden vuoden vankeusrangaistus kestäisi viisi vuotta kuuden vuoden vankeusrangaistus kestäisi no te tajuatte mitä tarkoitan rangaistuskäytännön tulisi olla selkeä kansantajuinen ja läpinäkyvä voisivatko nykyjärjestelmän kannattajat kertoa kertoa minulle kertoa perussuomalaisille miksi miksi neljän vuoden vankeusrangaistus ei saisi kestää neljää vuotta miksi viiden vuoden vankeusrangaistus ei saisi kestää viittä vuotta jos tahdotaan antaa lievempiä rangaistuksia niin jos annettaisiin sitten suoraan lievempiä rangaistuksia älkää esittäkö että ne ovat kovempia kuin ne oikeasti ovat arvoisa puhemies esitän tällä lakialoitteella että vankeusrangaistukset istuttaisiin sen pituisena kuin ne on annettu ja näin tulee tehdä ainakin törkeissä rikoksissa johonkin raja on vedettävä ainakin törkeissä rikoksissa on istuttava jos vanki sitten käyttäytyy erinomaisen hyvin ja toiminnallaan vakuuttaa että hän ansaitsee päästä ehdonalaiseen vapauteen silloin tällainen voidaan myöntää ei kuitenkaan niin kuin nykyisin että käytännössä jokainen vapautetaan ehdonalaiseen riippumatta siitä mikä rikos mikä teko siellä on taustalla rikollisia ei pidä palkita tyhjästä muistakaa että rikoksella loukataan uhria rikollinen taas ei ole rikoksen uhri uhri on rikoksesta kärsinyt suomalaisessa yhteiskunnassa ei tarvita enempää taivaanrannan maalausta ja unelmointia suomessa tarvitaan lakia ja järjestystä

arvoisa puhemies edustaja tavion lakialoite koskee tärkeää asiaa mielestäni erityisesti rankkojen väkivaltarikosten ja raiskausten kohdalla tuomiot saisivat olla nykyistä tiukempia ja tuomiot olisi istuttava täysimittaisina rikosten ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa nykyistä enemmän ja rikoksista tuomittuja henkilöitä pitää pyrkiä auttamaan kaidalle polulle kaikin keinoin vankilaan tuomituista liian moni syyllistyy uudelleen rikokseen tilastokeskuksen mukaan vuonna kaksituhattaviisitoista lähes puolet vankilatuomion istuneista syyllistyi uusintarikokseen kolmen seuraavan vuoden aikana tämä on viesti siitä että vankiloissa tulee pyrkiä edesauttamaan yhteiskuntaan sopeutumista kun tuomio on istuttu tietysti kaikkien etu olisi ettei vankilaan päädyttäisi ollenkaan vankeinhoito on vieläpä todella kallista yhteiskunnalle tuomioiden lisäksi tarvitaan tukitoimintoja alkoholi on mukana peräti neljässä viidestä väkivaltarikoksesta esimerkiksi tehokas päihdepolitiikka ja aikainen apu huumeriippuvaisille ja päihdeongelmaisille ovat keinoja vähentää tarvetta laittaa ihmisiä vankilan muurien suojaan

yksi esimerkki aikaisempien lainsäätäjien käsittämättömästä lainsäädäntölogiikasta on tämä että ei istuta vankilassa loppuun asti

niinpä ehdotammekin lainmuutosta jonka myötä törkeisiin rikoksiin syyllistyneet henkilöt tuomitaan suorittamaan rangaistuksensa koko van keusaika vankilassa rikollisen näkökulmasta tämä suomalainen malli ehdonalaisesta vankeudesta on suorastaan jonkinasteinen vitsi meillä on vapautusautomaatti jonka nojalla tuomiosta tarvitsee suorittaa vain osa ja sitten pääsee ehdonalaiseen jos ehdonalaisessa syyllistyy rikoksiin ei kuitenkaan joudu istumaan tuomiota täysimääräisenä loppuun eikö tämä näin lausuttuna kuulostakin suorastaan tahattoman koomiselta niinpä tämä esitys on ehdottomasti kannatettava sen ohella olisi myöskin tärkeää päästä eroon rangaistusten niin sanotusta paljousalennuksesta useiden rikosten kohdalla ja myöskin siitä että rikoksentekijän ensikertalaisuus uusiutuu tiettyjen vuosimäärien jälkeen

arvoisa puhemies julkisuudessa tosiaan on välillä välillä räikeitä tapauksia ja niistä tulisi aina tulla kohtuullinen ja oikeassa suhteessa oleva rangaistus itse mietin sitä että kun tuomioistuimessa tosiaan mitataan rangaistusta rikoslain mukaan niin silloin ei huomioida juuri sitä tosiseikkaa että henkilö istuu tietyn ajan vankeusrangaistuksessa vaan se mitataan ikään kuin se istuttaisiin kokonaan eli se on suhteessa siihen teon moitittavuuteen edustaja mäkelä otti esille myös tämän niin sanotun konkurrenssin missä yhdistetään monta rikoslajia ja ja rangaistuksen mittaamisessa niin sanotusti tulee paljousalennus suomessa näin se menee olen itsekin niitä tuomioistuimessa joutunut monesti laskemaan ja ja niiden kanssa saa olla tosi tarkkana ja se tietysti ei ei ole sinänsä hyvä asia

tämä olisi jotenkin lisättynä niin että tuomioistuin voisi vähän niin kuin yhdysvalloissa tietääkseni on määrittää milloin henkilö voi aikaisintaan siinä kyseisessä tapauksessa päästä ehdonalaiseen vapauteen toisaalta pitää aina ottaa huomioon

koska ihmiset haluavat tästä keskustelua nythän on valmistunut tämä oikeustajuselvitys joka nyt ei kuitenkaan ehkä tuottanut sitä toivottua tulosta niin että siihen tuhrautuu nyt pari vuotta tärkeää lainvalmisteluaikaa

arvoisa puhemies kiitos edustajat elomaa meri ja mäkelä kun otitte kantaa tähän meidän meidän rangaistuskäytäntöömme ja tapaamme tuomita nuo rikolliset edustaja elomaa otti hyvin esiin tämän ongelman uusintarikollisuudesta siitähän ei tietenkään päästä muuten pois kuin että pyritään pois siitä antamalla nimenomaan sitä tukea ja tukea siinä sopeutumisessa yhteiskuntaan annetaan ilman muuta mutta iso ongelma tässä nimenomaan on varsinkin nämä viime aikoina julkisuudessakin olleet henkilöt jotka vapauduttuaan syyllistyvät

aina uudelleen esimerkiksi henkirikokseen se on on aivan käsittämätöntä että suomi on oikeusvaltio joka sallii aina uudelleen saman henkilön syyllistyä henkirikoksiin tämän vapauduttua tässä tulee sellainen ihmisoikeuskysymys kyllä mieleen että mikä on se tavallisen ihmisen ihmisoikeus oikeus elämään suurin ihmisoikeutemme jos yhteiskunta antaa sellaisen vaaralliseksi jo täysin selvästi tiedetyn henkilön vapautua aina uudelleen tekemään se rikos aina uudelleen tämä on tosiaan aika vitsi kuten edustaja mäkelä sanoi tässä tästä järjestelmän järjestelmän niin kuin kategorisista heikkouksista edustaja mäkeläkin otti esiin että ensikertalainen on uusiutuva asia pidän itsekin aika naurettavana doktriinina en tiedä kuka sen on luonut mutta täytyy muistaa että perussuomalaiset ovat ajaneet tähän muutosta aika vahvasti se on ikävää että se ei nykyhallitukselle sovi ja edustaja merelle ihan lyhyesti vielä kommentoin että hänen näkökulmansa on mielestäni aika hyvä eli tämä yhdysvaltojen kaltainen katsominen eli siinä mielessä tuomioistuimelle liikkumavaraa ehdottomasti tuomioistuimethan ne aina päättävät ne rangaistukset

arvoisa puhemies suomessa on paljon pienyrittäjiä joiden panos on todella tärkeä yhteiskunnallemme luovilla aloilla pienten toimijoiden osuus on tuntuva sieltä tuhansien yrittävien artistien ja ja taiteilijoiden joukosta ponnistaa myös jopa kansainväliselle tasolle yltäviä kulttuurialan ammattilaisia usein vaaditaan oikeaa ajoitusta oikeaa sisältöä ja ripaus onnea läpimurron tekemiseen yrittäjiä on paljon ja vain pieni osa pääsee kulttuuriduunia painamalla niin sanotulle hillotolpalle ja suurten patojen ääreen alan yrittäjien toimintaedellytyksiä tulee kehittää on sanomattakin selvää että suomalainen kulttuuriala lepää näiden käytännön tekijöiden harteilla joten asia on mittaamattoman tärkeä lakialoitteeni luovan alan toimijoiden verotuksen uudistamisesta tähtää luovan alan taloudellisten mahdollisuuksien tehokkaampaan hyödyntämiseen ja alan toimijoiden menestymismahdollisuuksien parantamiseen muuttamalla vallitsevaa lainsäädäntöä

ja ja päätyneet harjoittamaan toimintaansa ulkomaille lakialoitteessani ehdotan mallia jossa tekijä luovuttaisi tekijänoikeutensa tekijänoi keusjärjestönsä hallinnoitavaksi nykyisen käytännön mukaisesti tekijä voisi kuitenkin ohjata määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi tekijänoikeusjärjestöltä saamansa henkilökohtaiset korvaukset luovutus jonka kohteena on oikeus vastaanottaa tekijänoikeusjärjestöltä tekijälle kuuluvat korvaustilitykset säädettäisiin veroneutraaliksi tietyin edellytyksin uudistus lisäisi luovan työn kannustavuutta ja loisi edellytyksiä luovan alan kasvulle ja kehitykselle lisäksi uskon että uudistuksen kustannusvaikutukset ovat pitkällä aikavälillä todella positiiviset kiitos

edustaja elomaan aloite on hyvä ja kannatettava luovan alan yrittäjien tasapuolinen kohtelu muihin pienyrittäjiin verraten on tärkeää ja hieman ihmettelinkin kuinka tässä tilanteessa nyt tällä hetkellä ollaan aloitetta luettuani tuli kuitenkin selväksi että ongelma olisi helpotettavissa ehdotetuin pykälämuutoksin ilman että tällä olisi suuria kustannusvaikutuksia yhteiskunnalle on selvää että työllisyyttä ja hyvinvointivaikutuksia luovilla aloilla voidaan lisätä jos panostetaan työn kannustavuuteen ja tällä voidaan lisätä sitä kannustavuutta toivon että lakialoite etenee sillä allekirjoittajiakin on runsaasti ja mikä tärkeintä yli puoluerajojen

arvoisa puhemies allekirjoittajia on tosiaan yli puoluerajojen ja siksi vähän ihmettelenkin miten voi olla että salissa nyt ovat vain perussuomalaiset mutta johan tässä on ilta menossa kyllä meille suomalainen työ ja yrittäjyys tulevat ensin tämäkin on sellainen aloite joka tähtää aivan oikeutetusti siihen että meidän kilpailukykymme olisi huippukunnossa jos katsotaan nyt naapurimaata ruotsia joka on musiikin suurvalta niin onhan se aika ihme että täällä suomessa ei samalla tavalla haluttaisi kohdella sitten myös artisteja tekijänoikeusverotuksessa kaikki uudet uudet alat digitalisaation myötä siis suuret digialat kännykkäteollisuudessa ja varsinkin peliteollisuudessa kyllä hyötyisivät siitä että musiikkiala ja ja tekijänoikeudet tämän elomaan ehdottaman mallin myötä pysyisivät kilpailukykyisinä ja täällä kotimaassa eivätkä tekijät joutuisi lähtemään jonnekin ulkomaille verotussyistä joten toivon että tämä lakialoite menestyy

arvoisa puhemies itsekin olen tämän allekirjoittanut ja tosiaan aivan totta kuten tuossa edellisessä puheenvuorossa todettiin täällä on paljon allekirjoittajia ja yli puoluerajojen aina on aika harmillista että on se sadan raja yleensä vaikka vaikka olisi kuinka hyvä aloite tässä olisi vähän niin kuin norminpurkuhengessä ja varmaan hyvinkin pienillä kustannuksilla toteutettavissa oleva asia on totta että tämmöinen artisti rinnastuu hyvin helposti yrittäjyyteen ja kuten elomaa tuossa totesi puheessaan ei varmaan ole tarkoituksenmukaista että ihmisen tarvitsee ulkomaille muuttaa sen vuoksi ainakin itse suhtaudun kunnioituksella ihmisiin jotka osaavat soittaa maalata tai jotakin tämäntyyppistä tehdä itse en en osaa puhua osaan ja jääköön muiden arvioitavaksi osaanko tehdä sitäkään edes hyvin joten kannatan tätä aloitetta
arvoisa puhemies kiitän perussuomalaisia merta taviota ja mäkelää että olette näin illansuussa vielä täällä salissa ja ja olette pitäneet todella avartavat ja ja tosi hienot puheet aiheesta ja tästä lakialoitteesta ja sitä kannattaneet että kiitän hyvin paljon kiitos